Arvoisa puhemies, brexit luo meille historiallisen mahdollisuuden pienentää Euroopan parlamentin kokoa, luoda päätöksenteosta tehokkaampaa ja vastuullisempaa. En kannata ylikansallisia listoja, koska katson, että ne eivät lisää demokratiaa, päinvastoin, ne vieraannuttavat äänestäjät mepeistä. Perustelen tätä sillä, että demokratian ydin on se, että meillä europarlamentaarikoilla ja europarlamentilla on yhteys kansalaisiin. Ylikansalliset listat etäännyttävät kansalaisia ja parlamenttia toisistaan, ja tämä ei ole kenenkään etu.

Kun kuuntelee täällä keskustelua, niin me, jotka vastustamme ylikansallisia listoja, me muka pelkäämme tai emme ole hyviä eurooppalaisia. Entä sitten, jos jako on toteutettu, silloin tämä